Arvoisa puhemies, tuen tätä neuvottelutulosta ja haluan kiittää kaikkia neuvottelijoita ja erityisesti Norbert Linsiä tästä työstä, jota hän teki muiden neuvottelijoiden kanssa LULUCF asetuksen osalta.

Euroopan metsät sitovat jopa kymmenen prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. On tärkeää, että Euroopan unioni edistää kestävää metsänhoitoa sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Tiedämme, että komission alkuperäinen esitys oli epäreilu niitä maita kohtaan, jotka ovat hoitaneet metsiään kestävästi, koska niilläkään ei olisi ollut mahdollisuutta lisätä metsien käyttöä. Nyt saavutimme lopputuloksen, mikä tarjoaa mahdollisuuden edelleenkin jatkaa metsätaloutta silloin, kun se tehdään kestävällä tasolla, ja silloin, kun huolehditaan siitä, että metsät säilyvät hiilinieluina.